päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja marin
arvoisa puhemies orastavasta talouskasvusta ja työllisyystilanteen kohenemisesta huolimatta työttömyys on edelleen iso ongelma suomessa kun tarkastelemme työttömyyttä ei vain tilastollisena kysymyksenä vaan työttömien ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa elävien yksilöiden tasolla ei kuva ole niin valoisa kuin hallituspuolueiden ministerit ja kansanedustajat antavat ymmärtää tällä hallituskaudella työttömien ihmisten asemaa on heikennetty monin tavoin ja heidän ahdinkonsa on syventynyt ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa on lyhennetty merkittävästi ja korotusosia on poistettu työttömyysturvaa on heikennetty myös indeksileikkausten ja jäädytyksen myötä lisäksi yleisen asumistuen tasoa ollaan jälleen heikentämässä viimeisimpänä heikennyksenä on hallituksen ajama työttömyysturvan aktiivimalli aktiivimalli joka lisää byrokratiaa ja heikentää työttömien toimeentuloa kysynkin työministeri lindströmiltä miksi hallitus jatkuvasti niin puheissa kuin teoissa syyllistää työttömiä ihmisiä siitä etteivät he ole työssä vaikka työttömyys johtuu ennen kaikkea avoimien työpaikkojen puutteesta ja työmarkkinoiden kohtaanto ongelmista
arvoisa puhemies edustaja marin nyt te syyllistätte hallitusta syyllistämisestä minä en ainakaan koskaan eikä tämä hallitus ole syyllistänyt yhtään työtöntä ihmistä hänen omasta asemastaan päinvastoin me olemme kantaneet huolta me olemme tehneet monia tiukennuksia kuten sanoitte ja ja me olemme myöntäneet ääneen täällä että tiukennuksia leikkauksia ja kiristyksiä minä olen sanonut sen ääneen ja tunnustan mutta samaan hengenvetoon me olemme käynnistäneet muun muassa kolmen kuukauden välein tapahtuvat haastattelut jotka aluksi tuomittiin ja joita pidettiin aivan mahdottomina että tästä ei tule mitään mitä on tapahtunut nyt positiivista palautetta tulee kentältä te toimistoista että nämä oikeasti toimivat paitsi työttömien aseman kannalta myös näitten paljon puhuttujen tilastojen kannalta me tiedämme nykyään paremmin ketkä oikeasti ovat työttöminä ja ketkä eivät eli tässä aina unohtuu tämä että näitten tiukennuksien tiukennuksien takana on myös positiivisia seikkoja
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan painiketta

arvoisa puhemies minun mielestäni on työttömien ihmisten syyllistämistä se että tehdään sellaisia uudistuksia jotka nimenomaan iskevät työttömien ihmisten toimeentuloon ja heikentävät heidän asemaansa työttömät ihmiset eivät ole vain numeroita he ovat ihmisiä he ovat yksin asuvia he ovat lapsiperheiden arkea eläviä he ovat itsenäistä elämäänsä aloittavia nuoria ja he ovat ihmisiä joilla on jo työuraa ja elämänkokemusta takana nordean ekonomisti olli kärkkäisen tekemän tuoreen selvityksen mukaan eri väestöryhmiä tarkastellessa kaikista eniten siis kaikista eniten tällä hallituskaudella menettävät opiskelijat ja työttömät pienituloisimpien työttömien tulot supistuvat jopa lähes sataneljäkymmentä euroa vuodessa muutos viime hallituskauteen on merkittävä hallitus on lisäksi työttömien ihmisten palveluita esimerkiksi rajaamalla päivähoitoa juuri työttömien lapsilta yli satatuhatta lasta elääkin perheissä joista valtaosa on työttömien perheitä ja nämä perheet ovat köyhiä valtiovarainministeri ja pääministerin sijainen petteri orpo miksi leikkaatte näiden perheiden toimeentuloa ja näiden perheiden lasten palveluita esimerkiksi päivähoito oikeutta rajaamalla miksi kuritatte nimenomaan työttömien lapsia

ministeriaitiosta ministeri orpo
arvoisa puhemies ensinnäkin haluan sanoa sen että kyllä lukemattomille suomalaisille työttömille on hallituksen toimista ja niiden ansiosta tullut se hyvä ovat saaneet töitä meillä on tälläkin hetkellä noin neljäkymmentätuhatta työpaikkaa avoimena se johtuu siitä että suomen talous kasvaa vienti vetää mahdollisuuksia päästä työelämään syntyy kaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä vähemmän tämä on paras ja tehokkain keino auttaa työttömiä ihmisiä poistaa eriarvoisuutta tästä yhteiskunnasta ja kun otitte esille esille lapsiperheisiin liittyviä asioita niin toivon että tässä litaniassa mainitsisitte myöskin sen että noin seitsemäntuhatta perhettä on vapautettu kokonaan varhaiskasvatusmaksuista ja maksuja on alennettu alennettu merkittävällä tavalla pieni ja keskituloisilta tämä hallitus panostaa perhepolitiikkaan aloittamalla perhevapaauudistuksen eli paljon hyvää tapahtuu ja olisi kohtuullista joskus se mainita

kysyisin ministeri lindströmiltä miten teidän mielestänne sopii tässä aktiivimallissa yhteen se ajatus että jos työtön ei löydä itsellensä työpaikkaa tai hän ei löydä itsellensä aktiivitoimia niin hänen leikataan eli työttömällä on velvollisuus löytää itsellensä työtä tai aktiivitoimi mutta hän ei itse päätä näistä asioista kummastakaan se on työnantaja joka päättää kenet ottaa töihin se on te hallinto ja kunta joka ohjaa näihin aktiivipoliittisiin toimiin jolloin itse asiassa työtön ei voi vaikuttaa siihen leikataanko hänen työttömyysturvaansa

pitkäaikaistyöttömyyden alenemassa koska itse asiassa tilastot näyttävät että meillä on vain seitsemäntuhatta ihmistä enemmän töissä ja ne näyttävät myös sen että valtaosa pitkäaikaistyöttömyydestä näistä ihmisistä on siirtynyt jonnekin muualle kuin työelämään eläkkeelle pois työvoimasta tai jonnekin muualle

aktiivimallista meidän tehtävämme on toimia niin että niitä palveluja työttömille on jotta he eivät joudu sanktiouhan alle sen takia että meillä ei ole palveluja jollei niitä työpaikkoja ole se on meidän tehtävämme järjestää mitä tulee tähän pitkäaikaistyöttömyyteen niin näistä tilastoista keskustellaan monesti on temin tilastot on tilastokeskuksen tilastot niissä on tiettyjä eroja pitkäaikaistyöttömyys on laskenut noin sataankahteentuhanteen henkilöön eli kaksikymmentäviisituhattaviisisataa on vähemmän ihmisiä pitkäaikaistyöttömänä kuin

totta kai siellä on heitä työssä mutta myös erilaisissa työvoimapoliittisissa palveluissa ei pelkästään työssä vaan työvoimapoliittisissa palveluissa tämä muutos liittyy vahvasti nimenomaan tähän alkuperäiseen kysymykseen kun viittasin näihin työttömien haastatteluihin haastattelujen vaikutuksesta voidaan sanoa että sillä on merkitystä myös tähän pitkäaikaistyöttömyyteen

temin rakennetyöttömyyden määritelmään kuuluvat pitkäaikaistyöttömien lisäksi myös rinnasteiset pitkäaikaistyöttömät

edustaja mäkelä teillä varsinainen kysymys
arvoisa puhemies työllisyystilastot ovat perinteinen tapa politikointiin ei tarvitse puhua muunneltua totuutta kun käyttää totuutta valikoivasti hallituspuolueet ovat hehkuttaneet että työvoimatoimistoihin on rekisteröitynyt noin viisikymmentäneljätuhatta työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten työttömyys siis paperilla laskee mutta nouseeko vastaavasti käytännössä työllisyys ei siltä kuulosta tilastokeskuksen mukaan työllisiä on vain seitsemäntuhannen enemmän kuin vuosi sitten

mielenkiintoinen olen huolissani hallituksen arvopohjasta työllisyyden hoidossa esimerkkinä edustaja talousvaliokunnan puheenjohtaja turunen sinisten ryhmästä twitterissä kahdeskymmeneskuudes yhdeksättä vihjaili että suomalaiset olisivat ehkä menneet pimeisiin töihin onko tämä ilmapiiri yleinenkin hallituspuolueissa arvoisa hallitus keitä nämä ihmiset ovat voitteko kertoa työllisyystilanteen todellisen laidan

tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen luvuissa ne muutokset olivat elokuussa hyvin pieniä työllisten määrä kasvoi vain marginaalisesti mutta myös työttömyys kasvoi hieman sen sijaan piilotyöttömyys väheni työnvälitystilastoissa eli temin tilastoissa työttömyyden lasku oli oli voimakasta eli tämä lasku oli lähes viisikymmentäneljätuhatta henkeä verrattuna viime vuoden elokuuhun näin suuri lasku selittyy sekä parantuneella työmarkkinatilanteella että edelleen myös niitten määräaikaishaastattelujen työvoiman ulkopuolella olevien määrä oli noin yksi pilkku neljä miljoonaa ihmistä siinä on laskua noin viisituhatta henkeä mutta piilotyöttömien määrä on laskenut neljällätoistatuhannella hengellä ja se kertoo meidän asiantuntijoiden mielestä siitä että ihmiset jotka olivat menettäneet uskonsa hakea töitä ovat palanneet takaisin työmarkkinoille sen takia meillä on kummallinen tilanne jossa samaan aikaan se työttömyys laskee mutta kun sinne tulee lisää porukkaa hakemaan töitä niin tämä sotkee myös näitä tilastoja

arvoisa puhemies työvoimapulalla on peloteltu vuosikaudet meni sitten hyvin huonosti tai hyvin huonosti tällä on perusteltu vaatimusta poistaa ulkomaisen työvoiman tarveharkinta perusteluna on viime aikoina ollut työttömyyden väheneminen mutta juurihan me totesimme että työllisyys nyt kuitenkaan ei ole kasvanut että se ei pidä paikkaansa joten aikookohan hallitus nyt haudata toiveet halpatyövoiman tuonnista suomeen ja suomalaisen työvoiman ehtojen polkemisesta mikä on hallituksen näkemys tästä tarveharkinnasta nyt aiotteko te luoda suomeen uuden maahantulokanavan jonka suomalainen duunari maksaa selkänahastaan

kiitos erinomaisesta kysymyksestä edustaja mäkeläkin muistaa vallan hyvin mitä hallitusohjelmaan on kirjattu tästä asiasta siihen voidaan luottaa että kun se on hallitusohjelmaan kirjattu tarveharkinnasta ei luovuta ja niin kauan kuin minä olen tässä tehtävässä niin asiasta voidaan keskustella siinä mielessä että katsotaan mitä se oikeasti tarkoittaa jos tarveharkinnasta luovutaan uudenmaan ely teki vastikään päätöksen että rakennusalalla tästä luovutaan ja nyt me haluamme selvittää mitä siitä on seurannut oliko se tarpeen ja mitä kaikkea siinä seuraa sen jälkeen kun lasketaan niin sanotusti vapaille markkinoille tuleeko harmaata taloutta ja näin poispäin niin että me tiedämme oikeasti mistä me puhumme koska ei voida puhua tarveharkinnasta luopumisesta samaan aikaan jos me emme puhu myös harmaasta taloudesta alipalkkaamisesta ynnä

arvoisa puhemies työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt ja tämä on tietenkin hyvä asia mutta vähintäänkin yhtä huomionarvoista on se minkä myös edustaja mäkelä toi omassa kysymyksessään esiin että työllisten määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa jos saman asian hahmottaa numeroiden kautta tilanne on seuraava työttömien työnhakijoiden määrä väheni viidelläkymmenelläneljällätuhannella ja työllisten määrä kasvoi seitsemällätuhannella vuoden aikana kysynkin asianomaiselta ministeriltä minne kaikki työttömät on kirjattu ja se olennainen kysymys minkälaisia toimia hallitus aikoo tehdä työllisten määrän lisäämiseksi se on se kaikkein olennaisin

arvoisa puhemies ehkä olin epäselvä edellisessä vastauksessani sen suhteen kun sanoin että piilotyöttömyys on yksi selitys että ihmiset tulevat uudestaan työmarkkinoille kun rupeavat uskomaan siihen että kannattaa töitä hakea tämä lisäys on aika merkittävä ja se kertoo siitä uskosta ja toivosta mikä tässä tilanteessa on herännyt en ole missään vaiheessa hehkuttanut paukuttanut henkseleitä että nyt tämä homma on ratkaistu päinvastoin nyt pitää tehdä edelleen toimia sen suhteen että joka ikinen työtön ihminen saisi töitä ja jos ei saa töitä niin ainakin jotakin palveluita hän pysyisi tässä yhteiskunnassa mukana sitä tämä hallitus tekee minun mielestäni tämmöinen tämmöinen syyllistävä asenne mikä joskus tulee kun syytätte että me olemme sitä mieltä että työttömät ovat syyllisiä omaan tilaansa näin ei missään nimessä ole minä tiedän että jokaisen numeron takana on ihminen ja sen takia tämmöinen yksilöllinen työvoimapalvelu on myös sitä mitä hallitus aikoo tehdä

puhemies voin tähän vielä lisätä sen että me saimme tänäänkin hyviä lukuja siitä että maailmantalous kasvaa suomen pankin ennusteen mukaan vielä nopeammin kuin ajateltiin samoin euroalueen talous tämä tarkoittaa sitä että meidän viennillämme on erittäin hyvät näkymät kunhan pidetään kilpailukyvystä kiinni vientimme antaa meille perustan sille että talous voi kasvaa voi syntyä uusia työpaikkoja vielä enemmän kuin tällä hetkellä ja voidaan saada työttömät töihin eikä meidän tarvitse silloin kinastella tilastoista vaan saadaan yhä useammalle ihmiselle töitä no mitä hallitus tekee lisätäkseen työn tarjontaa perhevapaauudistus on viimeisin päätös jonka hallitus teki tänään me julkaisimme että hallitus hallitus käynnistää mittavan hankkeen sosiaaliturvajärjestelmän kokonaisuudistuksen valmisteluksi aktiivisuuteen aktiivisuuteen kannustava ihmisistä huolta pitävä sosiaaliturvamalli jolla nimenomaan pyritään vaikuttamaan siihen että kaikissa tilanteissa työtä kannattaa ottaa vastaan mutta samalla pidetään huolta heikoimmassa asemassa olevista tämä on merkittävä uudistus jossa tarvitaan koko tämän eduskunnan työskentelyä

arvoisa puhemies ministeri lindström te sanoitte että hallituksella nyt on entistä parempaa tietoa siitä ketkä ovat työttömiä mutta keskeisin kysymys on pitääkö tämä paikkansa kaikkien työttömien osalta ministeri orpo sanoi esimerkiksi budjettikeskustelussa että kaksikymmentätuhatta pitkäaikaistyötöntä on siirtynyt työttömyydestä työelämään ja tämähän ei tilastojen valossa pidä paikkaansa osa on työllistynyt siirtynyt työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin mutta sitten on myöskin työttömiä jotka eivät ole uusineet työnhakuaan tai jotka ovat siirtyneet kokonaan työvoiman ulkopuolelle meidän huolemme on nyt se onko heidän joukossaan myöskin sellaisia työttömiä työnhakijoita jotka tämän kiristyneen sanktiopolitiikan seurauksena ovat tippuneet toimeentulotuelle me tiedämme että tulottomien kotitalouksien määrä suomessa on kaksinkertaistunut viimeisten vuosien aikana ja meidän tulkintamme on se että yksi syy on se että on lisätty työttömyysturvan vastikkeellisuutta mikä johtaa siihen että myöskin sanktioiden määrä kasvaa ja silloin on suurempi todennäköisyys sille että työtön tippuu työttömyyskorvauksesta toimeentulotuelle
arvoisa puhemies me tietysti juuri koetamme kertoa aina niin oikeaa tietoa suinkin on mahdollista ja ja tietysti tietysti näin on kuten edustaja andersson sanoi siitä pitkäaikaistyöttömyydestä äsken sanoin sen että ei pelkästään työhön vaan näihin palveluihin ja on jonkunlainen vaikutus myös tällä lex lindströmillä pitkäaikaistyöttömien tilastoihin se on ilman muuta selvä asia että sekin näkyy siellä mutta se on olennainen juttu että kohta toivottavasti saadaan painettua se pitkäaikaistyöttömien määrä alle sadantuhannen mielestäni se on jo henkisesti hieno asia mutta silti siellä on liikaa ihmisiä ja tämä on pitkä prosessi koska pitkäaikaistyötön ei ole pelkästään työtön vaan hänellä on paljon psykososiaalisia ongelmia minkä takia hallitus panosti myös tähän asiaan riihessä ja laittoi sinne lisää rahaa

arvoisa puhemies on hienoa että vuoden kaksituhattaviisitoista keväällä

syksyllä alkaneessa työttömien määrän tilanne on vahvistunut ja kulkenut eteenpäin arvoisa ministeri lindström haluan todeta että kukaan ei vastustanut työttömien palveluitten lisäämistä ja aktivointitoimenpiteitä sitä kyllä että niitten rinnalla niitten ohella kärjistetään ja heikennetään työttömien asemaa arvoisa pääministerin sijainen ministeri orpo ei työpaikkoja synny leikkaamalla ei työpaikkoja synny ihmisten asioita kurjistamalla ei työpaikkoja synny eriarvoistamalla eikä ulkoistamalla osa ihmisistä kasvun ulkopuolelle kysyn uudelleen sitä mitä edustaja marin kysyi

miksi te haluatte ministeri orpo

ja miksi te haluatte kurjistaa köyhien lapsiperheitten ja työttömien

puhemies en tiedä kenelle edustaja rinne puhuu kun te sanoitte että me syyllistämme työttömiä tai me jotenkin erityisesti kurjistamme lapsiperheiden asemaa en tunnista kumpaakaan näistä me teemme joka päivä töitä me olemme tehneet tämän hallituksen ajan töitä jotta me saamme talouden kasvamaan jotta me saamme mahdollisimman monelle suomalaiselle työttömälle mahdollisuuden päästä töihin tämä talouspolitiikan ja työllisyyspolitiikan linja jota me olemme noudattaneet

merkittäviä panostuksia lapsiperheille seitsemänkymmentä miljoonaa euroa ensi vuonna varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen seitsemänkymmentä miljoonaa euroa se on keskituloiselle perheelle jopa tuhatkaksisataa euroa vuodessa eikö näillä ole teille merkitystä ja sillä että yhä useampi perheen isä tai äiti voi päästä töihin tämä on se politiikka mihin me uskomme ensisijaista on työ ja me haluamme antaa siihen mahdollisuuden mahdollisimman monelle

arvoisa puhemies kyllä kai nyt kuitenkin on niin että työttömän asema paranee kaikista parhaiten silloin kun työtön saa työpaikan kun nyt jokseenkin kaikki asiantuntijat käppyrät ja tilastot osoittavat että käänne parempaan on tapahtunut niin eikö voisi oppositiokin oppositiokin tunnustaa että näin on nyt mennään parempaan suuntaan työpaikkoja syntyy lisää ja työttömyys vähenee jos te ette näitä tilastoja tai asiantuntijoita usko niin katsokaa uutisia turun telakka tilauskirjat täynnä vuosiksi eteenpäin tilanne parempi kuin varmaan koskaan aikaisemmin tai se uudenkaupungin autotehdas joka viime talvena ilmoitti palkkaavansa tuhat uutta työntekijää ja keväällä toiset tuhat uutta työntekijää tai vaikkapa äänekosken biotuotetehdas tai monet muut biotaloushankkeet eri puolilla suomea kyllähän näitä hyviä uutisia kuuluu nyt ympäri suomea mutta ei vielä tilanne ole kunnossa arvoisa puhemies ei voi olla mitenkään tyytyväinen vielä erityisesti olen huolissani nuorisotyöttömyydestä ja pitkäaikaistyöttömyydestä

arvoisa herra puhemies tosiaan yksi kärki tässä meidän riihessä oli nimenomaan nuorisotyöttömyys ja siihen panostaminen siellä lisättiin tuhannella paikalla ammatilliseen opetukseen eli yhdeksän pilkku neljä miljoonaa euroa tuli sinne rahaa lisää mutta se keskeinen juttu oli tässä se kuten äsken sanoin ohjaamo toiminnan vakinaistaminen ja siihen yhteyteen tämä psykososiaalisten palvelujen nostaminen ollaan tunnistettu se että nämä ihmiset ovat työttömiä mutta että heillä on muitakin ongelmia ja näihin ongelmiin pitää saada ratkaisua sen lisäksi markkinoimme palkkatukea nimenomaan alle kolmekymmentä vuotiaille nämä ovat sellaisia toimenpiteitä täsmätoimenpiteitä jotka eivät yksinään tietenkään mitään ratkaise mutta näitten yhdistelmällä voidaan tätä nuorisotyöttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä helpottaa

arvoisa puhemies kyllähän nyt menee paremmin kuin vuosiin on totta että työllisyys paranee ja työllisyysaste on parempi on tapahtunut ihan viime aikoina tämä muutos että ollaan menossa parempaan suuntaan työttömyys on vähentynyt tilastojen mukaan sen viisikymmentäneljätuhatta mutta kuitenkin työllisyysaste on henkilömääräisesti kasvanut vain seitsemäntuhatta niin kyllähän tässä sillä tavalla gäppi on kysynkin sitä vastuulliselta ministeriltä onko aikomus tarkemmin selvittää vielä vielä sitä missä tämä on mutta se varsinainen kysymys kuuluu siihen että meillä työllisyydessä on maan sisällä isot merkittävät alueelliset erot joissain paikoissa on paljon työpaikkoja auki ja joissain ei niitä juurikaan ole sitten kun meillä on vielä tämä kohtaanto ongelma niin onko tätä pyritty millä tavalla ratkaisemaan esimerkiksi asuntoasioitten suhteen tai esimerkiksi muuttoavustuksen suhteen niin kuin ruotsin mallin mukaan

arvoisa herra puhemies nimenomaan myös tähän kohtaanto ongelmaan on pyritty vastaamaan tietysti täytyy tunnustaa että se suurin ongelma on asuminen ja liikkuminen liikkuvuusavustusta on laajennettu sen käyttömahdollisuutta toinen asia on se että ei vielä kovin hyvin edes tiedetä että semmoista voidaan käyttää meidän tehtävämme on tietysti markkinoida näitä keinoja mitä meillä nyt jo on tämä asuminen on tietysti asumisesta vastaavan ministerin kontolla mutta kyllä jo uudessakaupungissa joka on nyt tässä hyvä esimerkki on pyritty ratkaisemaan näitä näitä ongelmia mutta

sen selvittämisessä mitä hallitus voisi tehdä että sitä asiaa levitetään eteenpäin on monia vastauksia näihin edustaja turusen esille nostamiin ongelmiin ne ovat isoja haasteita mutta siitä huolimatta me haluamme tietää mitä hallitus voisi tehdä jotta tämä positiivinen vire leviäisi ympäri suomea nythän tulee viestejä joka puolelta että kasvua on myös niillä alueilla joilla sitä aikaisemmin ei ole ollut

ja silloin heillä pitää olla edellytykset hakeutua työmarkkinoille ja tässä tullaan perhepolitiikkaan te olette leikanneet lasten subjektiivista päivähoito oikeutta siten että työttömän lapsella on vain osa aikainen päivähoito oikeus on totta kai väärin lasten näkökulmasta asettaa lapset eriarvoiseen asemaan varhaiskasvatuksen suhteen mutta on se väärin myös työttömän työmarkkina aseman näkökulmasta siis työttömällä pienten lasten vanhemmalla on vain osa aikainen mahdollisuus parantaa työmarkkina asemaansa ja hakea töitä tämä on ihan konkreettinen ongelma monessa pienten lasten perheessä ole omaa autoa käytettävissä jos työhakemuksia pitää käydä printtaamassa kirjastossa pitää käydä haastatteluissa eri puolilla kaupunkia ja aktivoinnin nimissä te vain lisäätte velvollisuuksia työttömälle eikö tässä nyt ole jonkinlainen ristiriita kun pitäisi parantaa työttömien mahdollisuuksia mahdollisuuksia työllistyä ja hakea töitä että nimenomaan perheellisiltä työttömiltä on poistettu mahdollisuus hankkia lapselle kokoaikainen päivähoito oikeus tästä kuulisin mielelläni pääministerin sijaisen selvityksen

varhaiskasvatusta ei siis päivähoitoa vaan varhaiskasvatusta se on iso ja merkittävä ero vaikka välillä lillukanvarsilta tuntuakin ja termeillä on merkitystä myös siellä lastentarhanopettajien arjessa tämän hallituksen toimesta on käynnistetty perhevapaauudistus joka on erittäin tärkeä ja merkittävä ja sitä viedään maaliin niin että se on tällä hallituskaudella tarkoitus toteuttaa samoin hallitus alentaa varhaiskasvatusmaksuja ensi vuonna tuntuvasti niin että yhä useammalla lapsella on mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen pieni ja keskituloisilta perheiltä erityisesti varhaiskasvatusmaksut ensi vuonna alenevat seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla lisäksi käynnistämme kokeilun viisi vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta tavoitteena jälleen saada useampi lapsi varhaiskasvatuksen piiriin samanaikaisesti tämän kanssa myöskin kehitämme varhaiskasvatuksen laatua siten että esimerkiksi

arvoisa puhemies kyllähän minä ymmärrän opposition huolen ja huolen ja vaikean tilanteen siinä että kun te huomaatte sen että tämä hallitus on asettanut päätavoitteekseen työllisyyden lisäämisen ja talouden kasvun niin nyt kun työllisyys paranee talous kasvaa niin onhan teidän liikkumavaranne valittaa hallituksen toimista aika pieniin mennyt ymmärrän sen näkökulman kyllä mutta toivoisin että tekin voitte olla iloisia niiden ihmisten ahkerien suomalaisten puolesta jotka nyt ovat päässeet työelämään paremman toimeentulon piiriin ja sitä kautta rakentamaan elämäänsä ja oman perheensä elämää paremmaksi niin kuin kuuluukin tai tai niistä lapsiperheistä jotka saavat vaikkapa maksuttoman varhaiskasvatuksen nyt hallituksen toimien johdosta kannustetaan hallitusta tekemään lisää vielä pitää tehdä lisää tämä nopea kasvu vaatii myös toimia siinä että saadaan muuntokoulutusta paremmin paremmin jotta se kohtaanto ongelma pystytään ratkaisemaan rekkaindeksi yöllä tuolla pelkkiä rekkoja kulkee me näemme kuinka talous kasvaa miten on tämän muuntokoulutuksen ja siihen työministeri
oli aika monta sormea pystyssä mutta ministeri grahn laasonen taitaa olla lähinnä vastuullinen
arvoisa puhemies aivan erittäin hyvä kysymys meillä on se onnellinen tilanne suomessa että että on paljon avoimia työpaikkoja pitkästä aikaa erityisesti tämä näkyy siellä lounais suomessa missä sekä telakat että autoteollisuus tällä hetkellä työllistävät koko ajan enemmän ihmisiä onneksi tämä tilanne on yhtä positiivinen myös monessa muussa suomen kolkassa eli meillä on muodostunut jopa jopa jonkinasteinen osaajapula suomeen ja sitä ratkotaan nyt monin eri keinoin hallitus on lisännyt resursseja positiivisen rakennemuutoksen osaajatarpeisiin vastaamiseksi muun muassa uudenlaiseen yhteistyöyliopistomalliin jossa tekniikan alan koulutusta viedään niille alueille osaajista on pulaa ammattikorkeakoulujen aloituspaikkamääriä on kasvatettu erityisesti tekniikan alalla tähän vastaamiseksi ja ammatilliseen koulutukseen lisättiin muun muassa ihan viimeisimpänä päätöksenä tuhat uutta aloituspaikkaa erityisesti nuorisotyöttömyyden taklaamiseen ja samalla voimme tätä osaajapulaa ratkaista sen lisäksi tarvitaan sitten useampia rakenteellisia uudistuksia joilla mahdollistetaan oman osaamisen kehittäminen läpi työuran eli muuntokoulutusmalli on yhdessä ministeri lindströmin kanssa laadittu ja tämä toimii erityisen hyvin rakennusalalla jo tällä hetkellä näitä erilaisia malleja tällä hetkellä viedään eteenpäin ja tämä on

puhemies talouskasvu ei automaattisesti auta kaikkia sinne työmarkkinoille meillä on suomessa ollut sosiaalisten yritysten lainsäädäntö joka on auttanut nimenomaan pitkäaikaistyöttömiä osatyökykyisiä ja vammaisia osallistumaan sosiaalisten yritysten kautta työmarkkinoille he he ovat saaneet määräaikaista korotettua

sosiaalisten yritysten lainsäädäntöä sitä ei ehditty tehdä se jäi tämän hallituksen tehtäväksi mutta pitääkö todella paikkansa että sosiaalisten yritysten lainsäädäntö ja sitä kautta sosiaaliset yritykset ollaan suomessa ajamassa alas

arvoisa arvoisa puhemies tämä aihepiiri josta edustaja essayah kysyy saa hallituksen edustajat täällä siltä osin vähän kyselemään toisiltaan että tämä aihepiiri ei kyllä tässä muodossa kuulosta meille tutulta se että tällaista oltaisiin ajamassa alas päinvastoin tämä kokonaisuus kytkeytyy siihen oletan tämän kysymyksen eksaktisti olevan nyt täältä poissa olevan ministeri mattilan vastuualuetta meillähän on kokonainen kärkihanke joka liittyy osatyökykyisten ihmisten saattamiseen kohti työelämää me käymme läpi myös erilaisten kokeilujen kautta muun muassa osallistumistulon kokeilun kautta aikuissosiaalityötä vahvistamalla nimenomaan erilaisia muotoja joilla tukisimme ihmisiä kohti työelämää me tiedämme aivan hyvin että pitkäaikaistyöttömien joukossa on ihmisiä joille ei riitä suoraan se että ovi työelämään avataan tai että meillä on avoimia työpaikkoja vaan ihmiset tarvitsevat erilaisia tukimuotoja ja siksi iloitsen hyvin paljon erityisesti siitä mitä ministeri lindström nosti täällä esiin että nuorten työttömyyttä halutaan katsoa nyt myös koko elämän näkökulmasta niin että psykososiaaliset palvelut kuuluvat osana tähän kokonaisuuteen

lisäkysymyksen edustaja ihalaiselle
arvoisa puhemies on totta että meidän taloudessa on myös valoisia merkkejä tapahtunut ja jos ajatellaan näitä menestystarinoita telakkateollisuus uudenkaupungin autoteollisuus rauman telakka niin kyllähän se pohjatyö ja kylvöt tehtiin jo viime kaudella ja nyt tehdään sitten jatkotyötä ja tämä on tärkeää kahteen asiaan on kuitenkin yli satatuhatta pitkäaikaistyötöntä edelleenkin ja kyllä se vaatii nyt niin kuin jykevämpiä panostuksia näiden ihmisten polun saattamiseksi kuntoutuksen kautta työmarkkinoille ja rahoitusta ja kolmannen sektorin mahdollisuuksia tehdä myös heidän eteensä töitä toinen on sitten se että kun ihminen jää työttömäksi yli viisikymmentäviisi vuotiaana niin se kynnys saada työpaikka sen jälkeen nousee äärettömän korkealle yli kahdeksaankymmeneen viikkoon meidän pitäisi ehdottomasti kiinnittää tähän asiaan huomiota yhden päivän lyhentäminen työttömyyden kestossa on kaksikymmentäkuusi miljoonaa säästöä yhteiskunnan talouteen mitä me voisimme tässä tehdä yhdessä meillä on tähän liittyviä ohjelmia meillä on hyviä näkemyksiä minä toivon että me tekisimme hyvää yhteistyötä

arvoisa puhemies se täytyy sanoa että edustaja ihalainen jatkaa taattua rakentavaa linjaansa ja kiitos siitä olen sanonut aikaisemminkin että olen valmis aina kuuntelemaan viisaita neuvoja koska en kuvittelekaan että tiedän kaiken ja tiedän sen että oppositiossa on paljon osaamista myös työttömyyden hoidossa kaikki tällainen ideat ja muut otetaan ihan kiitoksella vastaan se on sitten hallitus joka päättää mitä mitä me viemme konkretiaan mutta en lainkaan väitä että meillä olisi kaikki viisaus jos ajatellaan tätä työttömien aktivointia ja sitä että työttömyysturvaa nyt käytetään uuden lain myötä myös näihin aktiivitoimenpiteisiin teillä on samankaltaisia ajatuksia meillä on ihan samanlainen päämäärä nämä keinot ovat vain aina vähän toisenlaisia miten me tätä lähestymme on ihan totta että pitkäaikaistyöttömyys on vielä liian suurissa luvuissa mutta kaikkemme me me teemme että ihmiset pääsevät töihin polut pitää saada kuntoon ja kolmas sektori kantaa tässä myös erittäin merkittävää

seuraava kysymys edustaja hassi
arvoisa puhemies kysyn omistajaohjausministeri lintilältä tällä viikolla hallitus julkisti keskipitkän aikavälin ilmasto ohjelman ja julisti vievänsä kohti hiilineutraalia suomea samaan aikaan valtioenemmistöinen fortum julkisti ostavansa noin puolet saksalaisesta uniperistä jonka toiminnasta yli kahdeksankymmentä prosenttia perustuu kivihiileen kun saksalainen suuri sähköyhtiö on pari vuotta sitten jakautui kahteen osaan toiseen pantiin uudet energiamuodot kuten uusiutuva energia ja älysähköverkot toiseen vanhat jälkimmäinen sai julkisuudessa pilkkanimen e off nyt fortum on ostamassa juuri tätä e offia eräänlaista roskaosastoa jonka toiminta perustuu ilmastonmuutoksen kiihdyttämiseen ja väistämättä edustaa väistyviä energiamuotoja

arvoisa herra puhemies omistajaohjausministeri ei aio puuttua tähän kauppaan fortumin johto on arvioinut tämän kokonaisuudessa parhaaksi vaihtoehdoksi tiedostan sen että siellä kapasiteetista kolmekymmentä prosenttia on hiilimuodossa fossiilisessa muodossa mutta tietysti täytyy myös mieltää se että sieltä tulee vesivoimaa ruotsista noin kahdeksankymmentä prosenttia eli lähes yhtä yhtä suuri määrä mitä fortumilla tällä hetkellä on ja kun mielletään tilanne mitä päätöksiä saksa on tehnyt ydinvoiman suhteen niin on aika luonnollista että näin merkittävällä energiayhtiöllä on siellä fossiilista energiaa edelleen ja verrattain paljon koska se tulee olemaan sitä siirtymäkauden muotoa jota saksassa tullaan tarvitsemaan siirryttäessä ydinvoimasta uusiin energiamuotoihin
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta myönnän pari kolme lisäkysymystä enempää ei niin että pääsemme eteenpäin

puhemies uniper yhtiö on useiden vastuullisten sijoittajien esimerkiksi opn mustalla listalla juuri kivihiilen ja suurten päästöjen vuoksi julkisuudessa jo kysellään joutuuko fortum pian vastaavanlaisille mustille listoille sijoittajamaailmassa on jo vuosien ajan keskusteltu hiilikuplasta koska on paljon yhtiöitä joiden toiminta perustuu ilmastonmuutoksen aiheuttamiseen ja fossiilisiin polttoaineisiin jos ilmastonmuutos oikeasti päätetään hillitä nämä yhtiöt eivät voi jatkaa entiseen malliin

sijoittajia ottamaan tällaiset ilmastoriskit tosissaan aikooko hallitus todella hyväksyä sen että suomalaisilta sähkönkuluttajilta kerätyt rahat paljolti suomalaisia jakeluverkkoja myymällä

arvoisa herra puhemies ensinnäkin täytyy nyt muistaa se että fortumhan tulee osakkaaksi yhtiöön se ei osta sitä eikä tapahdu fuusiota noin neljäkymmentäkuusi prosenttia

fortumin strategiassa ei tapahdu minkäänlaista muutosta fortumin strategia on edelleen uusiutuvaan energiaan perustuva perustuva strategia ja se tulee olemaan sitä myös jatkossa itse näen enemmänkin mahdollisuutena sen että merkittävänä osakkeenomistajana fortum pystyy tulevaisuudessa entistä selkeämmin painottamaan myös uudessa yhtiössä niitä vihreitä arvoja joita fortum on omassa strategiassaan tuonut esille uskon tätä kautta tämän olevan etu niin ilmastoasioissa kuin varsinkin fortumin oman tilanteen kannalta

herra puhemies fortumin kassaanhan tuli merkittävässä määrin varoja niin sanotuista caruna kaupoista silloisen omistajaohjauksesta vastaavan ministerin hyväksynnällä ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan enemmistön hyväksynnällä myytiin alueellista monopoliverkkoa yksityisille ulkomaisille sijoittajille ja sen jälkeen fortum on yrittänyt löytää näille rahoille sijoituskohdetta silloin puhuttiin että tarvitaan varoja siihen että sijoitetaan uusiutuviin energiamuotoihin ja kotimaahan mutta jos katsoo nyt mihin fortum on sijoittanut näitä caruna kaupoista ja muiden verkkojen myynnistä tulleita rahoja niin tämä on yksi esimerkki sitten toisaalta on lähdetty muun muassa venäjän markkinoille kysymys kuuluukin nyt omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille

arvoisa herra puhemies edustaja arhinmäki unohti tästä ekokemin oston jonka fortum sitten osti myös erittäin vahva rooli suomessa suomessa nimenomaan jätteistä jätteistä tehtävän energian tuottamisessa ja tämän toimialan kehittämisessä kyllä fortum on tehnyt toimia siihen että me tuomme entistä enemmän uusiutuvaa energiaa esille se että kaasua tulee tässä kaupassa ja se tulee venäjältä on realiteetti joka joka tietysti tulee huomioida mutta en näe siinä tässä tilanteessa mitään erityistä negatiivista piirrettä kokonaisuutena arvioituna tämä kauppa vahvistaa fortumin tilannetta ja tämä tulee vahvistamaan fortumin kykyä myös jatkossa osingonmaksajana

arvoisa puhemies ministeri lintilä tässä totesi että hän ei aio puuttua tähän kauppaan se on selvää että kun valtionenemmistöomisteinen yhtiö tekee lähes neljän miljardin kaupan niin yhtään tämän kokoluokan kauppaa ei tehdä ilman että sitä on konsultoitu pääomistajan kanssa jos te täällä sanotte että te ette puutu tähän kauppaan niin se on teidän valintanne jolla te hyväksytte tämän kaupan me olemme sitoutuneet pariisin ilmastosopimukseen ykn kestävän kehityksen tavoitteet täyttävät tänään kaksi vuotta hallituksen energia ja ilmastostrategiasta eilen täällä käytiin pitkä keskustelu arvoisa ministeri lintilä te olette nyt päättänyt hyväksyä tämän kaupan miltä tämä näyttää miten tämä suhteutuu hallituksen tavoitteisiin kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksen torjumisesta pahalta näyttää

herra puhemies hallitus pitää kiinni omasta ilmasto ja energiastrategiastaan siitä kansallisesta energia ja ilmastostrategiasta joka on hyvin ennakkoluuloton ja täysin etukenossa menossa muihin euroopan maihin kohdistuen se kuinka valtio toimii osakkeenomistajana valtion tulee olla vastuullinen osakkeenomistaja myös muita osakkeenomistajia kohtaan tämä täytyy näissä aina arvioida tässä tilanteessa en näe sellaista syytä että tulisi tehdä ratkaisuja jotka horjuttaisivat valtion luotettavuutta osakkeenomistajana

edustaja sarkkinen
arvoisa puhemies koulutetussa ja osaavassa kansassa on pienen maan voima silti hallituksen leikkaukset ovat osuneet erityisen kipeästi juuri opiskelijoihin sekä osaamiseen ja koulutukseen opiskelijoiden jo ennestään pienestä asumistuesta leikattiin hallituksen päätöksellä yli kahdeksankymmentä euroa kuukaudessa

leikkausta tämä leikkaus voisi tulla valtiolle myös erittäin kalliiksi sillä se voisi ajaa ihmisiä pois kimppakämpistä yksiöihin tämä ruuhkauttaisi ennestään ruuhkaisia pienten vuokra asuntojen markkinoita ja nostaisi vuokria ja sitä kautta myös asumistukimenoja kokonaisuudessaan

arvoisat edustajat ilmoitan että irlannin puhemies sean o fearghail on saapunut delegaatioineen seuraamaan täysistuntoa eduskunnan puolesta toivotan arvon vieraat tervetulleiksi tähän taloon

arvoisa puhemies edustajan kysymys liittyi asumistukijärjestelmään asetan kysymyksenne ensiksi taloudelliseen mittakaavaan kelan tietojen mukaan vuonna kaksituhattakuusitoista asumistukimenot kustansivat valtiolle noin yksi pilkku yhdeksän miljardia euroa nyt ensi vuoden budjetissa hallitus suunnittelee kahdenkymmenenkahdeksan miljoonan euron leikkausta totean myös kysymyksenne osaan joka koski tätä

osa asumisen normin tuomista asumistukeen takaisin että se on toimenpide jolla rajoitetaan kimppakämppien hintoja ja vuokranantajien taskuihin valuvia euroja samalla tavalla kuin itse asiassa asumistuessa oli mahdollista tehdä muutama vuosi sitten ennen edellistä uudistusta meidän viestimme on yhä vahvasti se että on hienoa jos opiskelijoille löytyy ratkaisuja asua kimppakämpissä mutta tämä osa asumisen normi liittyy nyt pitkälti siihen että me haluaisimme tällä hillitä niitä kohtuuttomia summia kokonaisvuokrissa mitä kimppakämpistä tällä hetkellä pyydetään

kuka saa tehdä päiväkirurgisia leikkauksia tulevaisuudessa tämä on todella kuuma kysymys moni kaupunki on kysynyt sosiaali ja terveysministeriöltä voiko paikallinen sairaala jatkaa päiväkirurgialla vuodenvaihteen jälkeen moni on myös kysynyt voiko päiväkirurgiaa hankkia yksityisiltä toimijoilta ministeriön vastaus on ollut kielteinen häviäjät tässä ovat kaupungit kuten kouvola forssa kemi ja pietarsaari

arvoisa puhemies tämä kysymyksenne liittyy hallituksen päättämään linjaukseen terveydenhuoltolaista tavoitteemme on että suomessa varmistetaan leikkaustoiminta siten että potilasturvallisuus ja ne osaajat se mikä lääkärien ja hoitohenkilöstön käsissä on varmistetaan samaan paikkaan niin että tosihädän tullen meillä on varmasti riittävä osaajajoukko niissä keskeisissä paikoissa joissa meillä on keskussairaalatasoista toimintaa kysyjä on aivan oikeassa me olemme esittämässä asetusten ja lakien nojalla tiettyjä rajoitteita siihen mitä asioita ja minkälaisia leikkauksia voidaan toteuttaa eritasoisissa sairaaloissa se ei kuitenkaan tarkoita sitä että hallitus olisi sammuttamassa valot yhdestäkään sairaalasta ja toivon edustajat että pohtisitte myös sitä onko terveydenhuollon keskipiste kohti kaksituhattakaksikymmentä lukua todella yksittäinen leikkaustoimenpide vai voisimmeko vihdoin nähdä perusterveydenhuollon lähipalvelut ja myös leikkaustoiminnan jälkeisen kuntoutuksen vähintään yhtä tärkeänä osana terveydenhuoltoa ja puolustaa kiivaasti näitä asioita keskeisimpänä osana lähipalveluja kansalaisille

seuraava kysymys edustaja laukkanen
arvoisa herra puhemies tuohon äskeiseen hieman jatkona kysymyshän todella on siitä että julkinen puoli ostaa tällä hetkellä lähes kaikki pehmytkirurgian toimenpiteet yksityiseltä puolelta nyt nämä uudet vaatimukset johtavat siihen että valtaosa näistä yksityisistä sairaaloista ei täytä näitä kaksikymmentäneljä kautta seitsemän

jolloin se iso kysymys on miten ihmeessä julkinen puoli aikoo selviytyä näistä leikkauksista kun jo valtaosa niistä tehdään ostopalveluina yksityispuolelta

arvoisa puhemies tätä äskeistä aihetta jatkaaksemme on aivan totta että tämä asia ei ole erityisen yksinkertainen nyt kun me elämme muutosvaihetta kohti uutta sosiaali ja terveyspalveluaikaa jolloin maakunnat vastaavat näistä palveluista tämä kaikki liittyy siis tulevaan isoon uudistukseen ja myös jatkossa turvattavaan kansalaisten valinnanvapauteen palveluissa osaltaan myös erikoissairaanhoidossa tiettyjen asioiden osalta

leikkauksia joita ihmiset haluavat omakustanteisesti toteuttaa yksityisen terveydenhuollon piirissä rajoitteet eivät tule koskemaan ja mitä tulee julkisella rahalla tehtyihin ostosopimuksiin maksusitoumuksiin tai vastaaviin hankintoihin joilla julkinen tukee omaa toimintaansa tämä on viimemmäksi tänään ollut meidän vastuuministereiden pöydällä selvitämme parhaillaan hallituksen linjaa jotta vastauksemme olisi yksiselitteinen monimutkaisessa asiassa ja alueilla voitaisiin toimia kuten toivottavasti muutoinkin näissä ratkaisuissa riittävän kauaksi katsoen ja koko maakunnan sen tulevan hallintoelimen ja kansalaisten ja koko maakunnan asukkaitten etua vaalien

seuraava kysymys edustaja parviainen
arvoisa puhemies kriminalisoimalla jonkin teon yhteiskunta kertoo että teko on väärin lainsäädännöllä me pystymme vaikuttamaan ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseenkin hyvänä esimerkkinä tästä on lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan väheneminen ja asenteiden muuttuminen kriminalisoinnin myötä naapurimme ruotsi norja ja islanti ovat kokonaan kriminalisoineet seksin oston suomessa ainoastaan parituksen tai ihmiskaupan uhrilta tai alaikäiseltä ostettu seksi on kriminalisoitu suomen lainsäädäntö ei ole toimiva arvoisa puhemies kysyn asianomaiselta ministeriltä mitä toimenpiteitä on suunnitteilla lainsäädännön saamiseksi kuntoon

arvoisa puhemies todellakin eduskunta taisi viimeksi reilu kymmenen vuotta sitten käsitellä seksin oston kriminalisointia siinä yhteydessä tehtiin myös lisäsääntelyä eli eli on katsottu niin että se mikä liittyy seksin ostamiseen ongelmallisena ilmiönä on erityisesti alaikäisiin kohdistuvat asiat sekä paritukseen ja ihmiskauppaan liittyvät kysymykset toisaalta niin kuin eduskunnan lakivaliokunta ja perustuslakivaliokunta ovatkin todenneet yleistä seksin oston kriminalisointia on hyvin vaikea tunnusmerkistöissä säännellä itse asiassa pystytään taklaamaan tätä on selvitetty jo aiempina vuosina aika paljon mutta teemme syksyn aikana vielä arviointia oikeusministeriössä olisiko tässä tarvetta uudelleenarviointiin muiden maiden kokemusten perusteella
arvoisat edustajat hallituspuolueen edustajan tehdessä kysymyksen pikakysymyksen myönnän siitä lisäkysymyksen myös opposition edustajille pyydän siis oppositiosta jos joku haluaa esittää lisäkysymyksen nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies seksin oston kriminalisointiin liittyvä keskustelu maailmalla on aika laajaa ja ne myönteiset tulokset joita ruotsi väittää saavansa on tutkijakunnan keskuudessa kiistetty moneen kertaan nykyisin suunta onkin kulkenut seksin oston kriminalisoinnin sijaan pikemminkin dekriminalisaation suuntaan joka tarkoittaa sitä että tunnustetaan että seksityöntekijät ovat ihmisiä siinä kuin muutkin ja heitä voidaan siten säädellä samalla lainsäädännöllä kuin muitakin ihmisiä

arvoisa puhemies edustaja kontulalta erittäin hyvä kysymys tämä tullaan ottamaan huomioon kansainvälinen tutkimusdata kertoo juuri samansuuntaisia viestejä joita tässä edustaja hyvin painotti eli ei pidä suhtautua liian mustavalkoisesti tämmöiseen ilmiöön jossa henkilön henkilön jo perustuslain mukaiseen itsemääräämisoikeuteen kuuluu se että hän saa lähtökohtaisesti päättää omasta toiminnastaan hyvinkin pitkälle kunhan siihen ei liity pakottamista ihmiskauppaa tai muita epämääräisiä ilmiöitä tai rikollisuutta tai joitain tähän liittyviä asioita eli tämän takia täytyy olla selvä se että ihmisten perustuslaillisiinkin oikeuksiin kuuluu lähtökohtaisesti myös tehdä sopimuksia ja ja harjoittaa myös elinkeinotoimintaa yhtään sen enempää tavallaan tässä salissa ei kannata asialle hymyillä mutta näin se asia on

tämän problematiikan analysointi myös perusoikeuksien näkökulmasta kuuluu myös kansainväliseen tutkimuskenttään eli rajataan lieveilmiöt ja säännellään ne pois mutta ymmärretään mikä on oikeasti perusoikeuksien ydinalueella
seuraava kysymys edustaja vikman
arvoisa puhemies hallitus ansaitsee kiitoksen toteuttaa viimein perhevapaauudistus kokoomuksen pitkäaikainen tavoite uudistus tarvitaan lisäämään joustavuutta ja valinnanvapautta perheiden arkeen sekä parantamaan työllisyyttä ja naisten asemaa työelämässä kokoomus on ehdottanut omaa mallia uusiksi perhevapaiksi mallimme lähtee lapsen edusta ja täyttää erinomaisesti kaikki hallituksen budjettiriihessä uudistukselle päättämät reunaehdot kokoomuksen mallissa mahdollisuus hoitaa lasta kolme vuotiaaksi saakka kotona säilyy samalla kun työn kannustavuutta ja arjen joustoja lisätään merkittävästi moni vanhempi haluaisi esimerkiksi työskennellä osa aikaisesti perhevapaalla mutta nyt joustamaton järjestelmämme on esteenä kysyn perheministeriltä mitä hallitus aikoo tehdä jotta osa aikatyö on jatkossa sujuvasti yhdistettävissä perhevapaisiin
arvoisa puhemies me olemme aloittaneet perhevapaauudistustyön aika isolla volyymilla tällä viikolla kuulemalla vastuuministereiden kanssa eri tahoa joiden monien taustalla oli laaja joukko muita etujärjestöjä joita yksittäiset tahot edustivat kuulimme ison kirjon näkemyksiä ja paljon toiveita ja odotuksia siitä miten perhevapaat tulisi uudistaa niin ikään olemme lähettämässä näinä päivinä kutsun kaikille eduskuntapuolueille haluamme kuulla myös parlamentaarisesti näkemyksenne siitä millaista uudistusta olisi syytä tavoitella niissä reunaehdoissa joita talous ja perheiden valinnanvapaus ja monimuotoiset perheet tälle järjestelmälle asettavat pitäen kiinni siitä että jatkossakin lasta voi hoitaa kotona kolmeen ikävuoteen asti

tulee olla keskeinen osa kulttuurin muutosta pienten lasten vanhempien arjessa jossa on monesti hyvin voimakas on tai off sävy ja mitä tulee esittelemäänne kokoomuksen malliin yhdenkään puolueen malli ei yksiselitteisesti ole tämän uudistuksen malli me teemme hallituksen mallin ja sitä kautta suomalaisten perheiden mallin

ärade talman on hienoa että hallitus kahden vuoden opposition painostuksen jälkeen nyt ryhtyy tähän asiaan koska tämä on tärkeä asia tasa tasa arvon kannalta ja myöskin koko työelämän tasa arvon kannalta ja sen myötä suomen kilpailukyvyn kannalta nyt päämäärät tämän tämän uudistuksen suhteen ovat hieman epäselvät ja kun hallituksen lausunnot tässä asiassa antavat ymmärtää että ehkä tässä ei tähdätä nyt ihan kaikkein kunnianhimoisimpaan malliin niin kysyn voitteko ajatella sellaista mallia jossa annetaan selkeät kiintiöt isille ja äideille jotta varmistettaisiin että myöskin isät käyttävät tätä mahdollisuutta hyväkseen

arvoisa puhemies jos teille oppositiossa tulee hyvä mieli siitä että tämä kaikki olisi teidän ansiotanne niin sopii tietenkin niin itselleni nyt ehkä kuitenkin oleellisempaa kuin miettiä sitä kenen ansiota tai että vihdoin viimein tämä on täällä on se että uudistukselle löytyy riittävän selvät sävelet ja saamme mallia ennen kaikkea yksinkertaistettua ja joustavoitettua erilaisten elämäntilanteiden näkökulmasta mitä tulee viittaamiinne kiintiöihin niin itse asiassa sellaisethan nykymallissa jo on me olemme

tavalla tai toisella siihen että lapsella olisi oikeus yhteiseen aikaan molempien vanhempiensa kanssa mikä väistämättä vaikuttaa myös työelämän tasa arvoon on yksi kysymys joka hallituksen reunaehtona ja tavoitteena tässä mallissa on
seuraava kysymys edustaja jalonen
arvoisa puhemies verkkoturvallisuus ja tietovuodot puhuttavat kansaa viime viikolla ja lähimenneisyydessä on tapahtunut tietovuotoja joissa julkisuuteen on vuotanut nimen lisäksi muitakin henkilötietoja nimi ja henkilötunnus on yhdistelmä jolla pääsee asioimaan useisiin verkkopalveluihin tämä ei ole tarkoitettu verkkoasiointiin alun perin ja siinä on huomattavia tietoturvariskejä tässä tässä suhteessa tunnistautumista pitäisi jotenkin muuttaa ja kehittää tietoturvallisempaan suuntaan miten vahvan sähköisen tunnistamisen käyttöä voitaisiin edistää tässähän on yhteistyötä eri toimijoiden kanssa mutta miten sitä voitaisiin kiihdyttää ja miten kansan luottamusta sähköiseen asiointiin voidaan kasvattaa nykyään kaikki palvelut löytyvät verkosta ja ja sitä halutaan kehittää edelleen

arvoisa puhemies edustaja jalonen esittää erittäin tärkeän kysymyksen entistä enemmän meidän palvelumme ovat sähköisessä muodossa ja tiedon avoimuus ja luottamuksellisuus on aivan keskeinen toimija siinä että digitaalisia palveluita voidaan edistää

on vuonna kaksituhattakuusitoista luotu luottamusverkko joka mahdollistaa sen että luottamusta toimijoiden välillä tunnistamisen osalta voidaan edistää parhaillaan eduskunnalla on myöskin käsiteltävänä hintasääntely ensitunnistamisen osalta joka toivottavasti luo markkinoille mahdollisuuden synnyttää muita sähköisiä tunnistamisen välineitä tässä toivonkin että eduskunta nopeasti voisi edetä jotta meillä luottamusta voidaan synnyttää sähköisen asioimisen yhteydessä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

kiitokset valtion tarkastusvirastolle tästä vuosikertomuksesta toisin kuin nämä kertomukset yleensä tämä on varsin dramaattista luettavaa sisäministeriön hallinnonalalta löytyy huomautettavaa maahanmuuttovirasto on saanut kielteisen laillisuuskannanoton koskien menoja ja niiden oikaisujen puutteellisuutta varainhoitovuodelle ei yllätä ollenkaan että saanut moitteen ilmoitusvelvollisuutta kohtaan sekä sen sisäinen valvonta on koettu puutteelliseksi maahanmuuttovirasto ei näytä vastaanottotoiminnan osalta olevan lainkaan veronmaksajan asialla ja näyttäisi siltä että sisäministeri ja sisäministeriökään eivät ole olleet tämän asian suhteen velvollisuuksiensa tasalla olemme saaneet kuulla uutisia kuinka vastaanottotoiminnalla tienataan miljoonia osakeyhtiöillä kuten luona oy ja tämä on täysin vastuutonta veronmaksajien rahojen hukkaamista arvoisa puhemies vuosikertomuksesta voimme lukea myös sen että liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalta löytyy moitteita liikenneviraston kohdalta löytyy useita moitekohtia toivon todella että ministeri berner varmistaa että seuraavan vuoden vuosikertomuksessa nämä puutteet on korjattu myöskään työministeriö ja työministeri eivät selviä tästä puhtain paperein sillä useammissakin kohdissa on moitteita punaisia merkintöjä useammassakin kohdassa kolmessa laskujeni mukaan toivottavasti työministerikin on työtehtäviensä tasalla ja varmistaa että myös tältä hallinnonalalta poistuvat huomautukset seuraavan vuoden raporttiin

arvoisa puhemies valtiontalouden tarkastusvirastohan siirrettiin eduskunnan yhteyteen aikoinaan juuri sen takia että virasto voi tehdä työnsä riippumattomana ja voi toimia myös todellisena hallituksen ja sen alaisten ministeriöiden ja virkamiesten kontrolloijana ja täytyy sanoa että virasto on kyllä omalla työllään mielestäni lunastanut tämän riippumattomuuden se käy hyvin tarkkaan ja perusteellisesti lävitse koko valtiokonsernin toimintaa ja viraston toiminta on kehittynyt oikeaan suuntaan se ei ole enää yksittäisten kuittien oikeellisuuden tarkistusta yksin vaan sen sijaan enemmän sen katsomista miten nämä todelliset tulokset virastojen toiminnassa täyttyvät tähän tuloksellisuussuuntaan kehitys on edennyt hyvin nopeasti ja tältä kannalta katsoen virastosta on myös eri ministeriöille ja ja keskusvirastoille tärkeä kumppani jonka neuvot antavat osviittaa toimintojen kehittämiseen eduskunnan tarkastusvaliokunta tulee käymään tämän raportin huolellisesti lävitse ja kuuntelemaan tässä yhteydessä asiantuntijoita ja tällä tavalla turvaamaan sen että kun raportissa ja vuosikertomuksessa on havaintoja jotka koskevat valtion eri yhteisöjen toimintoja niin ne johtavat myös riittävään päätöksentekoon täällä eduskunnassa mikä pitää yllä hyvää hallintoa ja johtaa suomalaisen hallinnon kehittymiseen joten se keskustelu mikä täällä nyt ja myöhemmin tullaan käymään tulee otettua tarkastusvaliokunnan työssä ja tulevassa mietinnössä huomioon
arvoisa herra

puhemies valtiontalouden tarkastusviraston työ on ollut kuten tässä raportissa sanotaan kattavaa ja hyvin hyvin monella tavalla valtiontaloutta tutkivaa huomasin tuossa sellaisen mielenkiintoisen seikan että valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnittää huomiota siihen että nyt siirtymässä vahvasti digiaikaan elikkä lähes kaikki käytettävissä oleva tieto mitä eduskuntakin käsittelee on saatavissa verkosta tietoverkoissa tapahtuu tänä päivänä valtavan nopeasti asioita ja täällä kiinnitetään aivan oikein huomiota siihen että myös tarkastusviraston on pystyttävä yhä enemmän ja valtiontalouden on pystyttävä yhä enemmän palvelemaan ja tuottamaan nopeasti tietoa esimerkiksi eduskunnan päätöksentekoa varten valtiontaloushan toimii sillä tavalla että esimerkiksi rahamarkkinoilla ja korkomarkkinoilla ja yleensä kaikkialla markkinoilla tapahtuu kaikki hyvin nopeassa aikataulussa mikä tarkoittaa sitä että sieltä tuleva oikea aikainen oikea tieto tulee myös eduskunnan käyttöön ja kaikkien valtion viranomaisten käyttöön jolloin pystytään tekemään oikeita päätöksiä aivan oikein tämä robotti kiinnittää siihen huomiota enkä yhtään epäile sitä etteikö valtiontalouden tarkastusvirasto ja

puhemies on aivan olennaista että kaikkialle suomeen saadaan syntymään nopeat tietoliikenneverkot koska valtion valtion viranomaiset toimivat totta kai täällä pääkaupunkiseudulla pääosin mutta niitä on eri puolilla suomea ja hyvin monessa kunnassa esimerkiksi on viranomaisia joilla ei vielä nopeaa valokuituverkkoa ole se heikentää

toivottavasti tämän lukee enempi ihmisiä kuin täällä salissa tällä hetkellä on koska täällä on todella hyvää hyvää arviointia ja johtopäätöksiä ja kriittisiä kohtia kyllä suosittelen tätä luettavaksi itse esimerkiksi tuolta sivulta kahdeksankymmenenyhdeksän löysin tietoa kehitysyhteistyörahoista ja kun perussuomalaiset ovat usein puhuneet puhuneet että autettaisiin siellä missä on ongelma jotta maahanmuuttoa ja olisi niin paljon nimenomaan tätä turhaa lähtemistä siinä mielessä että ei ole mitään konfliktia siellä maassa ja kerrottaisiin meille miten miten tehokkaasti kehitysapu on toiminut niin on vähän puhuttu että älkää viitsikö siinä höpötellä että kyllä se siellä hyvinkin toimii muutama päivä sitten kerroin niistä artikkeleista joita olen nähnyt finnfundin sijoituksista että siellä oli epämääräisyyksiä ja siitäkin kuulin että no äläpäs sinä nyt siitä tuommoisia puhele että perehdy asioihin mutta kuitenkin täällä todetaan sivulla kahdeksankymmentäyhdeksän että ulkoasiainministeriöllä ei ole käytettävissään jonka avulla olisi mahdollista koostaa ja ja jäsennellä systemaattisesti kehitysyhteistyön tuloksia vaikuttamistyön tueksi sekä raportoida työn tuloksista elikkä tässä tuodaan esille että pitäisi olla jonkinlaisia mittareita jotta voidaan tehokkaasti valvoa kehitysyhteistyörahoja kyllä minä nyt sanoisin että että viimeistään tässä vaiheessa meidän täytyy ymmärtää että jos meillä ei ole työkaluja millä me seuraamme rahankäyttöä niin kyllä se voi olla silloin niin että me heitämme rahat kankkulan kaivoon ja tulenpas sinne pönttöön kun huomaan että aika loppuu kesken
juuri näin

kiitos puhemies tulin tosiaan jatkamaan tästä ettei tarvitse puhua niin nopeasti ettei enää itsekään saa selvää mitä puhuu sitten sivuilla satakolme ja sataneljä on tuotu lyhyesti esille yritystuet ja meillähän nyt se parlamentaarinen ryhmä perustetaan jossa näitä pohditaan perussuomalaisethan ovat usein tuoneet tuulivoiman ongelmallisena esille tuulisähkön huonon kustannustehokkuuden vuoksi ja olemme tuoneet esille myös näitä terveysvaikutuksia en oikein ole huomannut että muut puolueet kovasti lähtisivät siihen mukaan ja toivoisin että lukisitte tämänkin tarkastuskertomuksen sivut satakolme viiva sataneljä kun siellä todetaan että tuulisähkön syöttötariffi on valtiolle kallis ja ohjattavuudeltaan jäykkä järjestelmä siellä todetaan sivulla satakolme nykyisellä hintakehityksellä tukimenot ovat nousemassa arviolta yhteensä kahteen viiva kolmeen miljardiin euroon vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista vuoteen mennessä tuulivoiman osuus sähkön kokonaistuotannosta jää tukitoimien ja tuotannon lisäyksen jälkeenkin vain noin kolmeen pilkku viiteen prosenttiin kokonaistuotannosta meidän tulisi kyllä tarkastella sitä kuinka paljon me laitamme tiettyyn tiettyyn toimintaan rahaa ja kuinka me lupaamme niin sanotusti tukea koska eipä semmoinen ala ja yritys kovin ahkera ole joka aina vain vuosikymmenet saa rahaa eihän siinä tarvitse tehostaa toimintaansa eikä olla niin tuottavakaan kun on kun on varma keino saada rahaa tosiaan lukekaa lukekaa näitä tässä oli kaksi semmoista kehitysyhteistyörahojen valvonta ja tehokkuus sekä tuulivoima mistä täällä usein meille perussuomalaisille naureskellaan jos minä nyt täältä valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksestakin ne löydän niin jospa lopetettaisiin niille naureskelu ja otettaisiin tämä asia ihan vakavasti

arvoisa puhemies muutamia otteita kertomuksesta tarkastusvirasto kiinnittää edelleen huomiota valtion talousarvion ja sitä koskevien keskeisten säännösten vastaisiin menettelyihin jotka samalla ovat yleensä myös perustuslain valtiontaloutta koskevien säännösten vastaisia

sisäinen valvonta ontuu edelleen käyttöoikeuksilla tulisi nykyistä tehokkaammin rajoittaa riskialttiiden työyhdistelmien syntymistä ja liian laajoja toimenkuvia tämä edellyttää käyttövaltuushallinnan prosessin sisäisen valvonnan kehittämistä sovelluskontrollien tulisi ohjata oikeaan asiankäsittelyyn niin että menoja käsitellään valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti myös laskutuksen täydellisyyden oikeellisuuden ja sopimuskohdistusmenettelyn kontrolleja tulee parantaa vastuu asiakaspalveluprosesseissa käytettävien tietojärjestelmien sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä sekä siihen liittyvästä tietoturvallisuudesta ei ole nykyisellään selkeä

riittävästi selkeyttää ja hiukan yritystuista yritystukia koskeneessa tarkastuksessa selvitettiin onko yritystukien hakemisessa myöntämisessä maksamisessa ja käytön valvonnassa noudatettu säädöksiä lisäksi selvitettiin onko yritystukien sisäinen valvonta asianmukaisesti järjestetty tarkastuksen perusteella todettiin joitakin yksittäisiä säädösten vastaisia menettelyjä sekä sisäisen valvonnan puutteita valtionavustus on tarpeellinen jos hanketta ei voitaisi toteuttaa ilman avustusta tai yhteiskunnallisesti hyödylliseksi arvioitu hanke toteutuisi ilman valtionavustusta selvästi hitaammin tai suppeampana valtionavustus valtionavustus ei ole tarpeellinen mikäli valtionavustuksen hakija pystyisi rahoittamaan hankkeen tai toiminnan omalla rahoituksella tai oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen rinnastuvalla muulla rahoituksella näistä lainvastaisuuksista on siellä kirjassa esimerkiksi puutuotannon tuesta lääkärihelikopterituen lopullisesta valtionavustuksesta ja yritysten kehittämistuesta niitä voi jokainen seurata ja sitten maahanmuuttoviraston syynistä maahanmuuttoviraston vastaanottotoiminnan korvausprosessin sisäistä valvontaa ei ole järjestetty järjestetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla maahanmuuttoviraston ja vastaanottokeskusten välisten sopimusten mukaisissa korvausperusteissa on merkittävässä määrin sopimuskohtaista vaihtelua sopimuksiin sisältyy myös ristiriitaisia puutteellisia ja tulkinnanvaraisia sopimusmääräyksiä maahanmuuttoviraston menettelytavat vastaanottotoiminnan kustannusten korvauksien maksamisessa ovat eräin osin epäyhtenäisiä sisällöllisesti vaihtelevat sopimusmääräykset ja epäyhtenäinen korvausprosessi altistavat eri vaiheissa tapahtuville virheille ja erilaiset menettelytavat vaikeuttavat myös seurantaa puutteita havaittiin myös vastaanottokeskusten vuosiselvitysten sisällössä ja vastaanottokeskuksiin valtion varoilla hankitun omaisuuden seurantamenettelyissä tässä muutamia arvoisa puhemies

arvoisa puhemies valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomuksen päätelmät ovat erityisen ajankohtaisia sekä juuri sellaisia jotka tähän tähän tilanteeseen ne ovat siis digitalisaatio rakenteelliset uudistukset sote ja maakuntauudistus sekä innovaatiot tässä tarkastuskertomuksessa vtvn pääjohtajana toimiva tytti yli viikari nostaa esiin politiikan ja virkamiesvalmistelun kohtaanto ongelmat yli viikari toteaa että tällä hetkellä nykypolitiikka ei enää taivu aikaavievään virkamiesvalmisteluun ja suora lainaus suomen toimintakulttuuri arviointeineen ja mittauksineen kannustaa pikemmin varmuuden tavoitteluun kuin uudistavaan riskinottoon riskit tulisikin tunnistaa ja niille tulisi määritellä hyväksyttävä taso jolloin riskienhallinta sallisi rohkeampaa toimintaa tarvitsemme nimenomaan sitä rohkeampaa innovatiivisempaa ja tulevaisuuteen katsovaa toimintaa yli viikari nostaa myöskin esiin että kokonaisvaltaista riskienhallintaa tukisi valtioneuvoston oma riskienhallintapolitiikka digitalisaatiosta digitalisaation myötä palvelujen tuottamiseen osallistuu valtion toimijoiden lisäksi yhä useampia osapuolia etenkään toimintavarmuutta ja ja tietoturvallisuutta koskevat vastuut eivät hallinnossa ole kaikilta osin selvät erityisesti jos mietitään tulevia tulevia uudistuksia joissa ict on ratkaiseva tekijä tähän tähän täytyy kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota ja sitten vielä kolmantena asiana nämä hankinnat innovatiivisuuden edistämisessä julkisin hankinnoin on suurin potentiaali sillä julkisten hankintojen vuosittainen kokonaisarvio suomessa on tarkastusviraston mukaan jopa kolmekymmentäviisi miljardia euroa esimerkkinä oulun kaupungin hankinnat ovat vuositasolla puoli miljardia mutta tämä oli kyllä

valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomukset ovat aina erittäin hyvää luettavaa ja tässä on paljon tietoa meille jokaiselle tarkastusvirasto seuraa vakiintuneen käytännön mukaisesti eduskunnalle antamiensa kertomusten aiheuttamia toimenpiteitä ja tässä nostetaan muutamia asiakohtia esille mainitaan muun muassa että taloudellisuudesta ja tuottavuudesta raportoidaan melko hyvin mutta puutteet tavoitteiden asettamisessa vaikeuttavat tulosohjauksen toimivuutta ja tottahan se on että tavoitteiden pitää olla asetettu sillä tavalla että niitä pystyy myös sitten seuraamaan

noudattamiseen tulee kiinnittää siis huomiota sote ja maakuntauudistusta käsitellään tässä valtiontalouden näkökulmasta ja huomiota kiinnitetään olennaisiin toimeenpanon riskeihin ja siihen että säästötavoitteen toteuttaminen edellyttää osa ja välitavoitteita elikkä niistä on pidettävä kiinni

viraston lausunnon mukaan on mahdollista että se voi myös supistaa palveluvalikoimaa ja tasoa eli se tarkoittaa sitä että priorisointia tulee olla mahdollisuus tehdä kuitenkin palvelut täytyy säilyttää hyvinä ja monipuolisina

arvoisa herra puhemies edustaja leena meren mainitsema tuulivoiman tukipaketti kieltämättä on osoittautunut kalliiksi mutta kukapa sillä hetkellä

olisi osannut arvata arvoisa puhemies mihin tämä sähkön hinta euroopassa kehittyy no ne kahdentoista vuoden sopimukset mitkä parhaillaan ovat vielä voimassa ja kulumassa pikkuhiljaa loppuun varmaan jättävät sen opin meille että tässä asiassa kannattaa vielä vielä huolellisempi olla kukaan ei todellakaan silloin arvannut mihin ollaan menossa mutta arvoisa puhemies toivoisin että tässä asiassa kiinnitettäisiin seuraavia tukipaketteja harkittaessa

nyt esimerkiksi lisätään vaikka kymmenellä miljoonalla kiintokuutiometrillä energiapuun käyttöä ne roposet mitä sinne menevät ovat todella pieniä mutta niiden vaikuttavuus paikalliseen työllisyystilanteeseen on radikaali erittäin hyvä ja positiivinen siitä keskustelusta pitääkö meidän maksaa tukea venäjältä tulevalle puulle sitä minä en ole koskaan ymmärtänyt että naapurilta rajan yli eu alueen ulkopuolelta schengen rajan takaa tulevalle puulle joutuu tuen maksamaan sillä perusteella että on olemassa tämmöinen kansainvälinen kauppasopimus jonka perusteella nämä kaikki myönnetään kaikki ovat sitä niin sanottua tukikelpoista puuta sitä en kyllä ole vielä koskaan itselleni saanut selitetyksi miksi näin on mutta olkoon niin mutta joka tapauksessa tulevaisuudessa pitäisi meidänkin kokeilla euroopan unionissa joskus olla vaikka sen verran eri mieltä että voitaisiin

uusiutuvan energian perusteella myöntää kotimaista tukea pikkasen sinne päähän jossa se työ tehdään siellä metsässä sen jälkeen kun puu on tuotu on vapailla markkinoilla vapaasti käytettävissä kaikille ostajille

arvoisa puhemies kehityspolitiikkaa jo vuosia erittäin läheltä ja syvältä seuranneena ja myös erittäin monissa kehitysmaissa vierailleena minä ihmettelen mihin tietoihin edustaja meren puheenvuoro viittaa kun hän väittää että iso osa kehitysyhteistyömäärärahoista menee kankkulan kaivoon kyllä nämä selvitykset ja tulokset puhuvat aivan toista niitä kannattaa muuten käydä läpi edustaja merenkin köyhyyttä on voitu rajusti vähentää kehitysyhteistyön avulla miljoonat lapset ovat päässeet kouluun vesi ja sanitaatiotilannetta on parannettu ja monet kehitysmaat ovat myöskin nousseet köyhyydestä keskitulon maiksi jokaisessa hankkeessa niistä raportoidaan tarkasti etu ja jälkikäteen tuloksellisuusmittareita ja valvontaa kehitetään koko ajan ei ole minusta rehellistä väittää että kaikki tai valtaosa rahoituksesta menisi hukkaan ja tällä kehitysyhteistyöllä nyt voidaan puuttua juuri niihin juurisyihin joita useimmat puolueet useimmat ryhmät tässäkin salissa kannattavat se on pakolaisuuden juurisyihin puuttumista
arvoisa herra puhemies tässä valtiontalouden tarkastusviraston raportissa vuosikertomuksessa puolustusministeriön hallinnonala on ihailtavaa seurattavaa siitä kuten useimpina vuosina aikaisemminkin että siellä riittävät tulostavoitteet ja oikeat ja riittävät tiedot ovat ilman huomautuksia tulleet tulleet mainituiksi eli siellä on asiat hoidettu hyvin mutta haluaisin kiinnittää myös tähän toiseen tärkeään lohkoon ulkoministeriön hallinnonalaan huomiota tähän kehitysyhteistyöasiaan mistä täällä jo jo keskustelua oltiin käytykin tämä raporttihan huomauttaa sinänsä ulkoministeriötä sisäisestä valvonnasta sikäli että kehitysyhteistyön tavoitteita tulisi terävöittää tässä on varmastikin kyse enemmän siitä raportoinnista kuin siitä mitä hyviä asioita kehitysyhteistyöllä on aikaansaatu tehty sinänsä tämä raporttihan viittaa siihen että pitäisi keskittyä tiukemmin tiettyihin rajoitettuihin kohtiin mihinkä kehitysyhteistyötä annetaan varmasti siinä on sikäli perääkin että nyt kun valitettavasti siltäkin sektorilta on jouduttu supistamaan niin silloin pitäisi hyvin tarkkaan katsoa ne kohteet minne kehitysyhteistyötä annetaan itselläni on ollut mahdollisuus tutustua joihinkin kehitysyhteistyökohteisiin muun muassa nepalissa missä lapsille annettiin annettiin koulutusta metsänhoitoon opastettiin ja annettiin

nämä hyvät asiat sitten tulevat tänne niin meidän edustajien kuin muidenkin tietoon sinänsä kehitysyhteistyöstä myös kun vielä puhutaan niin niin

mitä katsotaan kehitysyhteistyöksi ehkä jatkossa myös tämä kriisinhallinta tulisi tiukemmin ottaa tämän kehitysyhteistyölipun alle koska nämä ovat kuitenkin sitä samaa yhteistä hyvää työtä

arvoisa puhemies edustaja paloniemi kehotti minua tutustumaan näihin minä tosiaan tutustuin finnwatch oliko viides yhdeksättä tästä oli laajasti mediassa artikkeleita finnfundin sijoituksista tämä on tällainen kansalaisjärjestö niin että en minä näitä omasta päästäni ole suinkaan keksinyt enkä minä sanonut että kaikki kehitysyhteistyö on tehotonta sanoin että perussuomalaiset ovat ovat olleet valmiita myös leikkaamaan ja vähentämään kehitysyhteistyötä ja kyseenalaistamaan sen tehokkuuden

niin ei voi tietää ei minusta tosiasioita siinä mielessä kannata millään tavoin väheksyä olen tosiaan näihin perehtynyt mutta kiitän kiitän kuitenkin otin nämä tiedot täältä

arvoisa puhemies tähän kehitysavun ja sen kohdentumisen kysymykseen lyhyesti kommentoiden juurihan siksi on tärkeää puuttua niihin mahdollisiin kehitysavun väärinkäytöksiin ja

rahojen käytössä ja selvittää ne että ensinnäkin se raha mitä me käytämme menisi niihin tarkoitettuihin asioihin ja sen avun ja tuen oikeille tarvitsijoille ja että toisinnakin tätä kautta suomalaisilla veronmaksajilla voisi olla varmuus siitä että verovaramme maailmalla kohdistuvat niihin asioihin mihin on tarkoitettu

puhemies haluan vielä muistuttaa että juuri saatiin niin sanotusti uunista ulos kolmas osa kehitysjärjestöjemme evaluaatiota siinä evaluoitiin erittäin monta kehitysjärjestöä juuri sen perusteella että katsottiin missä on korjaamisen paikkaa hankkeissa miten tehokkaita ne ovat ja kuinka voidaan osoittaa mitä hyötyä näistä hankkeista kehitysmaissa on voin myös vahvistaa sen että finnfundin iso evaluointi tehdään vielä tämän hallituskauden aikana tämä evaluointi on nyt juuri sitä työtä mitä pitää tehdä jotta voimme vastata yhä useampiin kysymyksiin joita kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön nimissä esitetään kysymysten esittäminen on tietenkin ihan oikein mutta yritän nyt vakuuttaa sitä että meillä tehdään kyllä erittäin hyvää työtä valvonnan ja ja tehokkuuden vaatimuksen saamiseksi kansankielelle ja ulos niin että jokainen ymmärtää mitä mitä sillä kehitysyhteistyöllä saadaan aikaan

vain vahvistaa tämän mitä edustaja paloniemi sanoi edustaja paloniemi on on pitkän linjan kehitysyhteistyötoimija ja alan rautainen ammattilainen sitä väärinkäsitystä että ainakaan itse olisin tästä asiasta eri mieltä nimenomaan näitten raporttien avulla se valvonta suoritetaan ja huolehditaan siitä että kehitysyhteistyö näihin oikeisiin kohteisiin menee ja varsinkin nyt näinä aikoina kun kun resurssit ovat tiukat ja sinne emme ole pystyneet niin paljon varoja myöntämään kuin aikaisemmin että niitten varojen käyttö menee mahdollisimman kohdennetusti ja tarkasti valvotusti

tässä asiassa tämä hallitus on on tehnyt hyvää työtä ensin ministeri toivakan sen jälkeen ministeri mykkäsen johdolla on nimenomaan perattu mihin avustuksia on on myönnetty ja minkälainen vaikuttavuus niillä on on myöskin kiinnitetty huomiota avustajajärjestöjen taustoihin ja niin edelleen ja myöskin sitten siihen minkälaista osaamista suomalaisessa suomalaisessa yhteiskunnassa meillä on ja miten me me voimme viedä sitä suomalaista osaamista osana kehitysyhteistyötä

erityisesti tytöt ja naiset pääsevät tekemään oikeita töitä eikä tarvitse olla vedenhakureissulla

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

arvoisa herra puhemies

vuotiaan lapsen kohdalla ei tue sijaisvanhemmaksi ryhtymistä haastavista tilanteista tuleville vanhemmille lapsille usein juuri näille lapsille on vaikeaa löytää sijaisperheitä hoitovapaaoikeuden laajentaminen koskemaan kaikenikäisiä sijoitettuja lapsia edesauttaisi myös nuoren tai sisarusryhmän sijoittamista perhehoitoon lakimuutos lisää myös sijoitettujen lasten keskinäistä tasa arvoa päästä perhehoitoon ja saada itselleen sijaisperhe vaativat lastensuojelun sijoitukset edellyttävät pääsääntöisesti sijaisvanhemman kotiin jäämistä jotta lapsen sijoituksen alkuvaiheen erityisiin tarpeisiin pystytään vastaamaan kuten jo totesinkin ilman hoitovapaaoikeutta sijaisvanhempi saattaa joutua jopa irtisanoutumaan työstään ja jättämään oman ammatillisen työuransa sekä palkkatulonsa ja sen myötä eläkekertymän perhehoitajaksi ryhtyminen voi siten merkitä suurta taloudellista riskiä huomioon ottaen että perhehoitosijoitus on aina vain toistaiseksi jatkuva riippuen muun muassa lapsen hoitoisuudesta sijoitus voi päättyä perhehoidossa huomattavasti oletettua aikaisemmin tilanne on perhehoitajan taloudellisen tilanteen kannalta kohtuuton ja epäoikeudenmukainen kuitenkin monille sijaisvanhemmuus merkitsee nimenomaan vanhemmuutta eli he ovat sijoitetuille lapsille vanhempina rakkaudesta ja suurella sydämellä eivätkä läheskään aina halua ajatella tehtävää ammattina tai tulonlähteenä esittämämme muutoksen lisäkustannukset kunnille ovat vähäiset päätoimiselle perhehoitajalle maksetaan jo nyt korotettua hoitopalkkiota hoitovapaaoikeuden laajentumisen myötä päätoimisten perhehoitajien määrä voi lisääntyä jolloin hoitopalkkion osalta kustannukset nousevat samalla kuitenkin perhesijoitusten määrä lisääntyy mikä taas merkitsee lastensuojelun laitoshoidon kustannusten vähenemistä työnantajan kustannuksia muutos ei juurikaan lisäisi koska perhehoitajien hoitovapaa on lähes kaikilla palkatonta vapaata siksi

ehdotammekin että muutettaisiin työsopimuslain lukua niin niin että neljän luvun kolmas pykälä siinä muodossa kuin se on laissa viisisataakolmekymmentäkolme kautta kaksituhattakuusi kuuluu seuraavasti perhevapaat kolmas kolmas pykälä hoitovapaa työntekijällä on oikeus saada hoitovapaata lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi kunnes lapsi täyttää kolme vuotta ottolapsen vanhemman oikeus hoitovapaaseen jatkuu kuitenkin siihen saakka kun lapseksi ottamisesta on kulunut kaksi vuotta enintään siihen saakka kun lapsi aloittaa koulun toimeksiantosuhteisella perhehoitajalla ja perhehoitolain kuudennentoista pykälän perusteella lapsen oheishuoltajana toimivalla sijaisvanhemmalla on oikeus kahden vuoden hoitovapaaseen lapsen sijoituksen jälkeen riippumatta sijoitetun lapsen iästä

perhe on meille kaikille se ykkösasia ja ydinasia ja se että lapsella on rakastavat vanhemmat on on kaiken lähtökohta aina kuitenkaan asiat niin iloisesti ole ja ja niissä tapauksissa kun vanhemmat eivät pysty omista lapsistaan huolehtimaan täytyy etsiä keinoja lasten sijoitukset ovat yksi keino se viimeinen keino aivan kuten aloitteen tekijä edustaja paloniemi kuvasi nämä sijoitukset ovat myös kunnille melko lailla kalliita kun niitä tapahtuu sen takia kunnissa täytyy aina ennalta ehkäisevään työhön pyrkiä panostamaan että ongelmat tunnistetaan ajoissa pystytään puuttumaan ajoissa ja apua sinne perheisiin antamaan mutta kun kuitenkin näitä sijoituksia tulee niin siinä avainasemassa on se että on ne rakastavat vanhemmat ne sijaisvanhemmat siellä siellä huolehtimassa lapsista nämä eivät ole yksinkertaisia asioita koskaan se on lapselle kova paikka se on iso muutos ja se vaatii myös hyvin paljon niiltä vanhemmilta jotka ottavat sijoituslapset omaan omaan perheeseensä sen vuoksi on hyvin perusteltua muuttaa meillä lakia tähän suuntaan mitä edustaja paloniemi esittää että hoitovapaata pystyisi myös yli kolmen vuoden ikäisille antamaan koska hyvin monissa tapauksissa se sijoitettu lapsi on yli tässä tapauksessa kun näitä muutostekijöitä on paljon pelkkä ikä ei ole se ainut tekijä jolloin sitä aikaa lapsen kanssa pitää olla enemmän kuten viittasin näihin kustannuksiin niin kyllä kustannusten kannalta olennaista on myös se että lapsen kanssa pärjätään siellä arki saadaan rullaamaan mahdollisimman nopeasti ja tässä tapauksessa läsnäolo on on kyllä välttämätön joten kannatan hyvin lämpimästi edustaja paloniemen tekemää aloitetta

puhemies aloite kuulostaa perustellulta ja tarpeeseen tulevalta joskus kun näitä hyviä lakialoitteita tulee luettua ja kuunneltua ihmettelen että miten tällainen epäkohta nyt voi tällä hetkelläkään olla olemassa ja miksi ei tätä ole jo hoidettu kuntoon elikkä maailma ei lainsäädännönkään suhteen ole täysin valmis toivon kovasti että tämä lakialoite tai ainakin osat siitä päätyvät tavalla tai toisella toteutukseen eli vaikkei olisikaan ehkä niin että se hoitovapaa tulisi iästä riippumatta niin sitä ainakin venytettäisiin niin ettei se lopu siihen kolmeen vuoteen vaan jatkuisi esimerkiksi viiteen tai seitsemään vuoteen tai miten nyt hyväksi katsotaan joka tapauksessa ajatuksena tämä on hyvä ja toivon että asiaa harkitaan vakavasti